Arvoisa puhemies, ihan tekninen työjärjestyskysymys.

Mikä on konkreettinen tilanne juridisesti, koska nämä kaksi tekstiä lähettämisen eli osalta ja ajo ja lepoaikojen osalta eivät ole tulleet valiokunnasta, vaan ne on tehty erillisesityksinä? Millä tavalla tämä suhteutuu tähän kyseessä olevaan sääntöön, jota nyt käytetään?